Toistan kysymyksen, koska siellä oli vähän häiriötä. Onko tämä nyt neuvoteltu ACTA sopimus riittävän tasapainoinen tuotemerkkisuojan ja internetin käyttäjien yksilöllisten oikeuksien välillä?